Arvoisa puhemies, me EUssa vastustamme kategorisesti kuolemanrangaistusta riippumatta siitä, mihin rikoksiin syytetty on mahdollisesti syyllistynyt.

Häntä syytetään terroriteosta, jossa vuonna 1993 Delhissä yhdeksän henkeä sai surmansa. Niinpä me haluamme tällä päätöslauselmalla kertoa sen, että emme todellakaan hyväksy näitä hänen tekojaan emmekä tue terrorismia, mutta me vetoamme kuolemanrangaistuksen lopettamisen puolesta Intiassa. Amnesty International on kuvaillut armahduspyyntöjen viimeaikaista hylkäämistä suurena takaiskuna Intian ihmisoikeustilanteelle.